Arvoisa puhemies, olemme tapelleet tämän rahanpesudirektiivin kanssa aika pitkään ja sitkeästi.

Se tarkoittaa, että suomalaiset eläkeläiset seisovat jossain kaupassa ja työntävät yhden euron kolikoita laitteeseen ja vetävät kahvasta ja saavat joskus rahaakin siitä. Se joka luulee, että me tällä tavalla voimme pestä suuria rahamääriä, on tietenkin ymmärtänyt tämän riskin arvioinnin aivan väärin.